Arvoisa puhemies, kuten Te arvoisa komission jäsen Barnier hyvin muistatte, Euroopan parlamentti on ollut linjakas, kun se vastusti rahapelien mukaan ottamista palveludirektiiviin, koska rahapelit eivät ole mitä tahansa palveluita, vaan niihin liittyy addiktoitumisriski ja sen mukanaan tuomat sosiaaliset kustannukset. Urheilun integriteetti on myös Euroopan parlamentille tärkeä varjeltava asia, varsinkin nyt kun Lissabonin sopimuksen myötä meillä on toimivaltaa pitää siitä huolta. Mitä säätelemättömämpää rahapelitoiminta on, sitä enemmän urheilusta tulee vain väline kerätä rahapeleissä voittoja ja altistaa se esimerkiksi rikollisen toiminnan rahanpesuun..

tulee esittää ratkaisu, joka ottaa huomioon parlamentin johdonmukaisen linjan pitää rahapelitoiminta sen erikoislaatuisuuden takia jäsenvaltioiden toimivallassa, ja keskeyttää rikkomusmenettelyt. Ainakin tusina tapauksia on Euroopan tuomioistuimen käsiteltävänä, viimeisimpänä Liga Portuguesa tapaus, mutta silti ei ole oikein, että nämä asiat etenevät vain tuomioistuinratkaisuina tai rikkomusmenettelyitten kautta. Näihin asioihin pitää saada poliittinen ratkaisu, joka ei johda harmonisointiin, koska jäsenvaltiot joka tapauksessa vastaavat rahapelaamisen sosiaalisista kustannuksista ja muista kielteisistä seurauksista. Rahapelipolitiikan on oltava looginen kokonaisuus, koska online pelaaminen on vain väline, joka ei sinänsä tee rahapelipolitiikasta rajoja ylittävää. Online toiminnan kasvu ei ole mikään luonnonvoima, joka etenee vastustamattomasti. Verkkokaupassakin on paljon sellaisia tuotteita, joita ei saa myydä rajojen yli, joten myös online yhtiöiden on kunnioitettava jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Arvoisa komission jäsen, haluan rohkaista Teitä rahapelaamisen vihreän kirjan tekemiseen. Se antaisi varmasti myös välineitä taistella Euroopan ulkopuolelta tulevaa online tarjontaa vastaan ja rahapelitoiminnan aiheuttamia ongelmia vastaan.